Tilastot eivät tue sitä, että näin olisi tapahtumassa. EU maissa todetaan vuosittain kymmeniä tuhansia uusia tapauksia ja kun naapurivaltiot otetaan mukaan, niin uusia tapauksia vuodessa on yli sata tuhatta. Kuitenkin on kyse taudista, joka olisi täysin estettävissä, ja tiedämme miten se voidaan estää. Tärkein syy siihen, että kaikkea sitä, millä uudet hiv tartunnat voitaisiin estää, ei tehdä, on tekopyhyys. Joitakin vuosia sitten olin Etelä Afrikassa ja satuin näkemään televisiomainoksen, jossa Nelson Mandela sanoi koska rakastamme lapsiamme, puhumme heille seksistä. Mandela tietenkin viittasi siihen, että jotta nuoret ihmiset ja ylipäänsä ihmiset voisivat suojata itseään hiv tartunnalta, heidän täytyy tietää seksistä ja heidän täytyy tietää muun muassa, että kondomi suojaa seksiltä. Minun kotimaani Suomen kokemus on se, että kouluissa tehtävä sukupuolivalistus ja ylipäätänsä avoin keskustelu seksistä ja kattavat seksuaali ja lisääntymisterveyspalvelut ovat tehokas tapa vähentää kaikkia seksuaalikäyttäytymiseen liittyviä ongelmia aborteista sukupuolitautitartuntoihin mukaan lukien hiv tartunnat. Sen takia aivan avainasemassa ovatkin seksuaali ja lisääntymisterveyspalvelut. Monet kollegat ovat jo viitanneet naisten asemaan. Tilastot kertovat, että 45 prosenttia uusista tartunnoista on nuorilla alle 25 vuotiailla naisilla. Tämä osoittaa selvästi, että kyse on myöskin sukupuolirooleista, siitä, että onko naisilla tietoa ja uskallusta vaatia sukupuolisuhteissaan kondomin käyttöä. Testaus on tietenkin tärkeä keskeinen osa uusien tartuntojen ehkäisemistä, koska ihmiset, jotka eivät tiedä tartunnastaan, levittävät tartuntaa yli kolme kertaa todennäköisemmin. Samoin hoito on keskeinen osa esimerkiksi sen estämistä, että tartunta siirtyy imettäviltä tai odottavilta äideiltä lapsiin, ja hoidon kannalta tärkeää on syrjinnän torjuminen, josta kollegat ovat jo puhuneet. Toivoisin, että voisimme yleisten tavoitteiden lisäksi asettaa myös aivan konkreettisia tavoitteita, kuten